herra puhemies on mielenkiintoista että jo hieman ennen itse koko taksilainsäädännön uudistuksen voimaantuloa on ilmennyt yksi tällainen epäkohta hyväksytyssä laissa ja se voidaan nyt korjata ennen kuin voimaantulo tapahtuu edustaja mäkelä kyllä paljasti hyvinkin sen miten tämä epäkohta on ilmaantunut ja miten sitä on viety eteenpäin eli se on puhdasta lobbausta lobbausta yhden alan osalta nyt herää tietysti kysymys siitä onko tämä ainoa epäkohta ja on aivan selvää että ei ole

että varmasti löytyy ongelmia joita pitää korjata hallitukselta onkin odotettava ja edellytettävä että se ripeästi puuttuu niihin epäkohtiin mitkä ilmenevät osa epäkohdista tai ongelmista joita syntyy ensimmäinen heinäkuuta ja heti sen jälkeen voi olla sellaisia että niitä ei noin vain pystytä edes korjaamaan esimerkiksi taksialan voimakas keskittyminen ja vetäytyminen maaseudulta ja taajamien ulkopuolelta johtaa helposti sellaiseen tilanteeseen että sen korjaaminen ei myöhemmin ole mahdollista kelan suhteen on jo ilmennyt vakavia ongelmia ja tässä suhteessa myös tarvittaisiin järjen käyttöä sen jälkeen kun nähdään mihin tämä nyt on johtamassa tavattoman moni taksimies on ilmoittanut että on jo etsinyt tai etsii muuta työtä eivät halua jatkaa tällä mallilla mikä nyt on luotu nämä ovat vakavia viestejä erityisen huolissaan meidän pitää olla olla maaseudusta ja niiden ihmisten palveluista jotka tarvitsevat taksia ja turvallista turvallista liikkumista tässä on mahdollisuus myös siihen että että alalle tulee sellaistakin toimintaa joka ei kaikilta osin kestä kestä kaikkea sitä kritiikkiä mitä pitää sietää harmaa talous on yksi vakava kysymys joka saattaa tässä nousta esille siksi tuo lausuma joka on tähän sisällytetty on on tietysti tärkeä ja on harkittava onko tähän todellakin vielä voimakkaammin jatkossa paneuduttava

tehtyä tämmöisellä aikataululla itse en muista oman urani aikana että tämmöistä aikataulua olisi ollut mutta silloin kun oikeasti on tarve korjata joku asia se tarkoittaa sitä että tunnustetaan se että kaikki ei ole mennyt ihan niin kuin pitää mennä ja korjataan asia sen takia me täällä olemme että voimme korjata ja tehdä asioita niin että ihmiset eivät joutuisi meidän asioistamme kärsimään vaan pääsisivät

matkailupuolella ohjelmapalvelupuolella tämä huomattiin seitsemäs kuudetta niin tämä tuli useimmille yrittäjille täydellisenä yllätyksenä eikä se kyllä ollut meidän kenenkään tarkoitus ainakaan minun puoleltani että tämmöinen tehdään olen liikenne ja viestintävaliokunnassa ja minullekin tämä tuli yllätyksenä minä tunnustan meillä on tänä talvena käsitelty tuhansia ja tuhansia sivuja ja mieletön määrä asioita valiokunnassa ja olisi se kumma jos ei meille yhtään virhettä tulisi lapsusta tulisi siis meistä täydellinen ole tunnustetaan se että näinkin voi käydä ja sitten aletaan korjaamaan asioita nyt sitten matkailupalvelupuolelta edunvalvojat onneksi heräsivät tässä toiminnassa huomaamaan mistä on kysymys ja nyt sitten tämä saadaan korjattua niin että tämmöisiä turhia taksiyrittäjyystoimintoja ei tule liikkeelle vaan matkailupalveluyritykset sitten ainoastaan hakevat tämän taksiyrittäjyysluvan koko yritys hakee sen yhden luvan ja joista monet voivat voivat olla ulkomaankielisiäkin eivät taksikorttia eli kuljettajan lupaa pystyisi suorittamaankaan koska kuljettajan lupa pitää suorittaa suomessa ruotsin tai suomen kielellä ja se ei todellakaan onnistuisi ulkomaalaisilta mutta toinen sektori on sitten

nämä ovat hyvin pieniä yrityksiä pieniä vaatimattomia toimijoita eikä heillä ole tämmöisiä edunvalvontajärjestöjä jotka heidän asioitaan pystyisivät hoitamaan olen todella kiitollinen että me olemme tällä muutoksella pystyneet auttamaan myöskin näitä pieniä yrittäjiä vaatimattomia toimijoita joiden edunvalvonta asiat eivät todellakaan ole tällä hetkellä sillä mallilla kuin monen muun sektorin

ei tarvitsisi sitten tehdä juuri mitään näitä muutosasioita mutta silloin kun tätä lakia tehtiin sitä tiukennettiin ja näitä taksisäädöksiä tiukennettiin koko ajan ihan taksiyrittäjien toivomusten mukaisesti ja sittenhän siinä kävi niin että matkailupalveluyrittäjät joutuivat tästä todella kärsimään ja vaikeaan tilanteeseen

ehkä nurinniskaisesti esille hyvänä asiana semmoinen asia minkä itse näkisin enemmänkin epäkohtana eli kun on näitä ulkomaalaisia työntekijöitä jotka nyt ajaisivat näitä autokyytejä niin esittäisin kysymyksen että mahtavatko he nyt sitten olla turvallisia kuljettajia suomen olosuhteissa ilman että heidän on edes tarvinnut suorittaa minkäännäköistä taksinkuljettajan lupaa todisteeksi ajotaidoistaan ja kyvystään toimia siinä ammatissa emmehän me voi niin ajatella että taksin ajaminen on jotenkin vähempiarvoinen ammatti jota voi hoitaa vasemmalla kädellä kuka tahansa pystymetsästä no tämä oli eräs asia mitä valiokunnassa myös käytiin läpi tuossa kun edustaja kankaanniemi kysyi mahdollisista epäkohdista mitä tähän asiaan voisi liittyä niin ainakin tätä asiaa sivuten toisin esille sellaisen asian jota suosittelen seuraamaan eli sen että liikenneministeriön virkamiehillä on suorastaan omituinen into keskittää kaikki mahdollinen valvonta mitä pitääkin valvoa niin trafi hoitaa kun kysytään miten siihen on resursseja niin aina on resursseja mistä niitä resursseja nyt sitten niin paljon on onko ollut jossain aiemmin löysää vai tuleeko mieleen ajatus siitä että valvonta hoidettaisiin nyt sitten jatkossa jollain tavalla huonommin eli pihvi tässä hieman ilkeämielisessä puheenvuorossani on kysyä retorisesti että kuinka se trafi onkaan niin mieleinen viranomainen valvomaan asioita liikenneministeriön virkamiesten mielestä ja onko se kenties jonkun muunkin

arvoisa puhemies ensinnäkin näistä ulkomaalaisista työntekijöistä mitä näissä matkailupalveluyrityksissä on olemassa nämähän ovat ohjelmapalvelun työntekijöitä ja kuljetusalan yrittäjiä ja toimijoita ja työntekijöitä siellä varsinaisesti tule olemaan vaan se minkä verran he kuljetuksia tulevat tekemään on se että he kuljettavat autolla muutaman sata metriä ihmisiä se on yleisin tilanne että siirretään muutama sata metriä paikasta toiseen ihmisiä korkeintaan muutama kilometri elikkä tämmöisiä käytännön tilanteita

nämä siirtotehtävät ja toiminnot elikkä ehdottomasti maalaisjärjenhän tässä pitää pitää voittaa sitten toinen asia nämä valvonta asiat erityisesti matkailupuolella sehän on todella valvottua se ei ole pelkkä trafi joka siellä tekee valvontatehtäviä vaan kyllähän siellä on ihan laidasta laitaan siellä pitää olla hygieniapassit pitää olla kaikki no nyt en muista listaa mutta siellä on älytön määrä kaikkia valvottavia toimintoja ja varmasti niitä katsotaan perään joka vaiheessa en usko että se minkäänlainen riskitekijä on sillä jos pieninkään ongelma siellä matkailupalveluyrityksessä tapahtuu niin hehän joutuvat heti maksamaan siitä että asiakkaita ei

pystyvät toimimaan sitten vielä tästä laista sen verran että tästä laistahan on edessä vielä kolmas vaihe kolmas vaihe on tällä hetkellä lausuntokierroksilla ja sitä me alamme sitten syksyllä talvella käsittelemään ja voi olla ja on todennäköistäkin että jos

arvoisa puhemies tuolla pohjoisessa matkailu kasvaa ennätystahtia jo kolmatta vuotta peräkkäin ja hyvä kehitys ja usko matkailun kasvuun ovat saaneet yritykset tekemään monenlaisia laajoja investointeja näkisin että nyt ei missään tapauksessa saa tulla tämmöisiä kansainvälistä kilpailua heikentäviä tekijöitä tämä uhka mikä nyt oli tulossa oli kyllä pienille pienille ohjelmapalveluyrittäjille ja yrityksille todellinen todellinen peikko ja hyvä että se on nyt korjattu nimittäin nämä pienet matkailuyritykset tuovat kyllä työtä muille ja tuovat työpaikkoja muualle kuten juuri taksinkuljettajille tai hotelleille ja ravintoloille eli taksinkuljettajathan kuljettavat lentokentältä hotellille ja sitten tarvitaan majoitusta ja tarvitaan ruokaa uhkia ja pelkoja on kyllä ensimmäinen seitsemättä voimaan tulevaan lakiin liittyen ja on hyvä että valiokunta on nyt kirjannut että tätä tulee seurata miten laki laki toteutuu ja kuten edustaja maijala sanoi meidän tehtävämmehän on sitten oikoa ja korjata mikäli laissa mikäli laissa on virheitä

kuljetusyrittäjät olivat tyytyväisiä siitä että tämä muutos

tässä lakiasiassa koska eivät kenelläkään riittäisi resurssit siihen jos taksien pitäisi alkaa kaikki matkailupuolen lyhyetkin kuljetukset hoitamaan siellä ei kerta kaikkiaan ole minkäänlaisia resursseja eikä rahkeita ei ole mitään järkeä alkaa lisäämään työntekijöitä ja kuljetuskalustoa tämmöisiä toimintoja varten kannattavuutta siinä ei sitten

kuljetuspalveluyrittäjät ovat olleet oikein tyytyväisiä siitä että mitä enemmän meillä on matkailua sitä enemmän heillä on myös kaikkea muuta kuljetusta näyttää siltä että kokonaisuudessaan tästä lakimuutoksesta on erittäin paljon hyötyä eri tahoille eli vielä kerran kiitos kaikille